Meidän pitää huolehtia siitä, että standardit ovat yhdenmukaisia. Liikkumista tapahtuu yli rajojen ja meidän täytyy muistaa, että unioni on myöskin tässä suhteessa kohtuullisen iso alue, kun katsotaan maantieteellisiä eroja. On selvää, että jokaisella jäsenvaltiolla on edelleenkin tässä, ja pitääkin olla, lähtökohtaisesti oikeus huolehtia omasta liikenneturvallisuudestaan, mutta tarvitaan tietyt minimit ja vähimmäisstandardit. Joustoakin tarvitaan, muttei kaikissa asioissa. Muun muassa renkaiden kunto on yksi sellainen kysymys, jossa ei tarvita joustoja. Kun meillä on esimerkiksi Skandinaviassa kylmä talvi, liukkaat kelit ja näin edespäin. Kyllä tarvitaan tietyt minimisäännökset, minkälaiset renkaat pitää olla. Meillä on ollut paljon onnettomuuksia johtuen siitä, että Etelä Euroopasta tulleita rekkoja ja ynnä muita, jotka eivät noudata niitä minimistandardeja, mitä pohjoisessa on asetettu.

Sen vuoksi on tärkeää luoda tietyt perusstandardit, vähimmäisstandardit ja huolehtia niistä. Liikenneturvallisuus on koko Euroopan yhteinen asia.